päiväjärjestyksen kolmantena asiana on yleisradion hallintoneuvoston totean että vaali on yksimielinen

päiväjärjestyksen neljäntenä asiana on valiokuntien täydennysvaalit totean että vaalit ovat yksimieliset

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kahdeksan yleiskeskustelu asiasta päättyi yhdeksästoista yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

puhemies esitän että veroasteikko saa sen muodon

esitän että tehdään vastalauseessa kaksi kuvattu muutos

puhemies esitämme että pykälä yhteen muutetaan vastalauseemme numero neljä mukaisesti

kannatan edustaja strandin tekemää esitystä

harakka on pia viitasen kannattamana ehdottanut että pykälä hyväksytään vastalauseen yhtenä mukaisena touko aalto on ozan yanarin kannattamana ehdottanut että pykälä hyväksytään vastalauseen kahtena mukaisena kari uotila on li anderssonin kannattamana ehdottanut että pykälä hyväksytään vastalauseen kolmena mukaisena lisäksi joakim strand on stefan wallinin kannattamana ehdottanut että pykälä hyväksytään vastalauseen neljänä mukaisena

ensin äänestetään kari uotilan ehdotuksesta timo harakan ehdotusta vastaan sitten voittaneesta touko aallon ehdotusta vastaan ja sen jälkeen voittaneesta joakim strandin ehdotusta vastaan

arvoisa rouva puhemies kannatan

ensin äänestetään touko aallon ehdotuksesta timo harakan ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan

ensin äänestetään pykälän sisältöä koskevasta timo harakan ehdotuksesta ja sen jälkeen pykälän poistamista koskevasta kari uotilan

edustaja harakan esitystä

aallon ja kari uotilan ehdotukset ovat samansisältöiset joten niistä äänestetään yhdessä timo harakan ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan

ehdotan että pykälä saa sen muodon joka on vastalauseessa lakialoite

arvoisa puhemies kannatan edustaja uotilan tekemää

pykälä saa sen muodon joka

arvoisa puhemies kannatan edustaja uotilan tekemää esitystä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö kaksi yleiskeskustelu asiasta päättyi yhdeksästoista yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa

puhemies esitän että viides pykälä

rouva puhemies esitän että pykälä muutetaan vastalauseemme mukaisesti

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö viisi yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeksastoista yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

puhemies teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen jonka seurauksena opintoraha nousee jatkossakin

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kahdeksastoista yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on kari uotila matti semin kannattamana ehdottanut että ensimmäinen lakiehdotus hylätään pia viitanen on kristiina salosen kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen joka on monistettuna jaettu edustajille

on äänestettävä

ensimmäisen lakiehdotuksen

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kahdeksastoista yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on katja taimela katja hännisen kannattamana ehdottanut että

lakiehdotukset hylätään

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kahdeksastoista yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on anneli kiljunen kristiina salosen kannattamana ehdottanut että toinen lakiehdotus hylätään lisäksi anneli kiljunen on kristiina salosen kannattamana tehnyt vastalauseen yhden mukaisen

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kahdeksastoista yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on anna kontula matti semin kannattamana ehdottanut että lakiehdotukset